Kansalaiset eivät halua, että EU on kone, joka pyörittää verovaroja byrokratian kiemuroiden kautta ja pahimmillaan hukkaa osan varoista.

Olen tyytyväinen siihen, että mietinnössämme huomioidaan pk yritykset ja koulutus.

Ilmastonmuutos ja sitä vastaan taisteleminen on asia, jossa yhdessä voimme olla enemmän ja yksin vain hyvin vähän.

Meidän on myös varmistettava, että emme toimi ristiriitaisesti.

Meidän on kannettava ne yhdessä. Olemme perustellusti asettaneet pakotteita Venäjälle, mutta vastapakotteiden rasitteet ovat jääneet suurilta osin maataloustuottajiemme kontolle.